Arvoisa puhemies, maailman neljänneksi suurimman saaren väestö on kärsinyt vuoden 2009 vallankaappauksesta lähtien. Madagaskarissa on vallassa laiton hallitus, jota kansa ei ole vaaleissa valinnut. Edes Madagaskarin luonnonrikkaudet ja uusiutuvat luonnonvarat eivät ole edesauttaneet hyvinvointia.

Toistuvat ihmisoikeuksien loukkaukset, poliitikkojen, uskonnollisten henkilöiden sekä kansalaisyhteiskunnan jäsenien ahdistelu ja toistuvat mielivaltaiset pidätykset, kirkkojen ryöstely ja lehdistön uhkailu ovat maassa arkipäivää. Listaa voisi jatkaa pidempäänkin median sensuuri, kansan pitäminen köyhyydessä, laittomat pidätykset, ihmisten katoamiset sekä kiduttaminen. Kansan inhimillisen kärsimyksen ohella Madagaskarin luonnon monimuotoisuus on myös uhattuna. Saaren eläimistö ja kasvisto on kehittynyt eristyksissä ja on koko maailman mittakaavassa korvaamaton ja ainutlaatuinen. Kansan tulee voida itse päättää tulevaisuudestaan ja Euroopan unionin on oltava mukana tukemassa madagaskarilaisia kaikin mahdollisin keinoin.